Arvoisa puhemies, kuulun niiden meppien joukkoon, joiden mielestä tarvitsemme voimakkaampaa yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa. Euroopan ulkosuhdehallinto on erittäin tärkeä elementti tämän tavoitteen saavuttamiseksi sekä kansalaistemme edun ajamiseksi maailmalla. Minusta oli erittäin arvokasta, että eräs kollega muistutti myös siitä, että kristittyjen vainoja pitää nostaa esiin. Ulkosuhdehallinto on hybridi instituutio, sen toiminnan tehokkuutta ei varmastikaan ole helppo arvioida emmekä voi odottaa kolmen vuoden jälkeen kuuta taivaalta.

On aivan liian monta päätöksentekotasoa. Arabikevät tai Malin kriisi ovat hyviä esimerkkejä tästä. Olen kuitenkin iloinen, että ulkosuhdehallinto on oppinut kokemuksista ja että se on instituutiona lähestynyt kansalaisyhteiskuntaa kolmansissa maissa. Olen myös hyvin tyytyväinen kuullessani, että ulkosuhdehallinnon Turkki osaston johtaja tapasi jo viime viikolla turkkilaisia nuorisojärjestöjä.

Tämän takia ulkosuhdehallinnon tilivelvollisuutta suhteessa Euroopan parlamenttiin on yhä parannettava. Sama toteamus, johon päätin puheeni viime vuonna.